Yksi konferenssi ei tuo rauhaa alueelle tai poista joukkotuhoaseita, mutta jotakin osoittaa ja nimenomaan tahdon puutetta osoittaa se, että tämä viimeisin Helsinkiin suunniteltu konferenssi on peruttu jo useana vuonna. Alueen valtiot on saatava saman pöydän ääreen, siksi on tärkeää järjestää konferenssi. Alueen valtioilla on vastuu, mutta EU, Yhdysvallat ja Venäjä on saatava tähän prosessiin mukaan. Erityisesti me tässä salissa tietysti toivomme, että EU toimisi nykyistä aktiivisemmin sillä alueella, sielläkin on toiveita siihen. Rauhan tavoitteleminen on tälläkin hetkellä, ja juuri tällä hetkellä, kun EU on saanut rauhanpalkinnon, asia, jossa sen pitäisi toimia paljon aktiivisemmin.